Arvoisa puhemies, ...valinnastanne varapuhemieheksi numero yksi. Minäkin äänestin äsken ruoanhaaskauksen välttämistä koskevan mietinnön puolesta. Kun lähes 80 miljoonaa EU kansalaista elää köyhyysrajan alapuolella taistellen jokapäiväisestä toimeentulosta ja kun yli 900 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa on aliravitsemuksen kurimuksessa, niin samaan aikaan ruokajätettä kertyy täällä Euroopassa vuosittain lähes 180 kiloa henkeä kohden. Minä painan 120 kiloa. Elintarvikejätteiden osalta etenkin syömäkelpoisen ruoan joutuminen roskakoriin on ekologisesti, taloudellisesti ja myös eettisesti täysin kestämätöntä. Jos syömäkelpoista ruokaa heitetään roskiin, raaka aineiden ja ruoanjalostuksesta aiheutuneet ympäristövaikutukset ovat syntyneet myös täysin turhaan. Syömäkelpoisen ruoan käyttämättä jättäminen on myös taloudellisesti järjetöntä. Kyse on siis samasta kuin että heittäisimme rahaa suoraan roskiin.